On vain paljon ihmisiä, jotka ovat hiljaa. Olisin halunnut kysyä teiltä herra Bloom, katsotteko Te, että lapset ovat vain naisten lapsia, ja isillä ei ole vastuuta, heillä ei ole tarvetta olla isyyslomalla eikä muutenkaan huolehtia perheistään, muuta kuin käymällä töissä?